Arvoisa puhemies, vaikka odotukset Geneve II neuvottelujen suhteen olivat erittäin vähäiset, ensimmäisen kierroksen tuloksiin voi olla kuitenkin vain pettynyt. Kuolonuhrien määrä viikon kestäneiden Geneve II neuvotteluiden aikana ylsi jopa 1870 henkeen. Jo aivan konfliktin alkuvaiheesta lähtien YKn ekspertit ja Syyrian tutkimuskomissio ovat vahvistaneet, että molemmat osapuolet ovat syyllistyneet rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Tammikuun lopulla julkaistut kuvat osoittavat jopa teollisen ja systeemisen tuhoamisen. Nälkiinnyttämistä käytetään sodan aseena Syyriassa, mistä Jarmugin palestiinalaispakolaisleiri Damaskoksessa on ehkä kammottavin esimerkki. Leirin asukkaat syövät kissoja ja koiria ja asuvat nälkiintyneiden ruumiiden keskellä. Myös Homsin tilanne järkyttävä. Yhteensä 2500 nälkiintynyttä ihmistä on jumissa Homsin vanhan keskustan piiritetyillä alueilla.

Neuvottelut alkavat uudelleen helmikuussa. Niidenkään suhteen ei voi olla kuin pessimistinen niin kauan kuin kaikki relevantit ryhmittymät eivät istu pöydän ympärillä.